Olen erityisen tyytyväinen siihen, että mietinnössä kannustetaan yrittäjiä palkkaamaan rohkeammin ulkomailla opiskelleita nuoria sekä toteuttamaan tiedotusta niin, että tiedotuksessa huomioidaan myös heikommassa asemassa olevat kuluttajat.

Kannatan vilpittömästi tätä ehdotusta, sillä jos kampanjat eivät tavoita valittuja kohderyhmiä tai kuluttajat eivät ymmärrä, mitä me haluamme heille sanoa, teemme turhaa työtä ja tuhlaamme niukkoja resursseja. Toivon, että mietinnön kautta löydämme uusia yhteisiä tapoja parantaa kansalaisten ja pk yrittäjien asemaa sekä lisätä heidän liikkumistaan ja heidän luottamustaan unionin alueella.